edustaja

arvoisa puhemies kannatan

puhemies tarkoituksena oli äänestää jaa merkitään

oli tarkoitus äänestää kohdassa neljä ei merkitään

hyvät edustajat ennen kuin siirrytään seuraavan

asia on käyty

ojala niemelän ehdotus viisi kari uotilan ehdotus kuusi ozan yanarin ehdotus seitsemän stefan wallinin ehdotus kahdeksan ja ville vähämäen ehdotus yhdeksän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään stefan wallinin ehdotuksesta kahdeksan vastaan sitten voittaneesta kari uotilan ehdotusta kuuteen vastaan sen jälkeen voittaneesta johanna ojala niemelän ehdotusta viiteen vastaan ja vielä voittaneesta ville vähämäen ehdotusta yhdeksään vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta

uotilan ehdotus yhdeksäntoista ja stefan wallinin ehdotus kaksikymmentä ovat joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

äänestyksessä

viimeisessä äänestyksessä oli tarkoitus äänestää jaa

viimeisessä äänestyksessä oli tarkoitus äänestää jaa arvoisa

puhemies kohdassa yhdeksän

arvoisa puhemies

ehdotus kaksikymmentäyksi ja ozan yanarin ehdotus kaksikymmentäkaksi ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

uotilan ehdotus kaksikymmentäkaksi ja stefan wallinin ehdotus kaksikymmentäkolme koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään stefan wallinin ehdotuksesta kaksikymmentäkolme kari uotilan ehdotusta kahteenkymmeneenkahteen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

arvoisa puhemies jos on vielä mahdollisuus ilmoittaa pääluokassa kaksikymmentäviisi siis edellisessä pääluokassa

ehdotuksen ensimmäisellä kohdalla tarkoitukseni oli äänestää ei

arvoisa puhemies samoin kohdassa kaksi piti äänestää ei

arvoisa puhemies tarkoitus oli äänestää äänestyksessä

rouva puhemies tarkoitukseni oli äänestää kohdassa kaksi

arvoisa puhemies tarkoitus oli äänestää kohdassa kaksi

kohdassa kaksi tarkoitukseni oli äänestää jaa

puhemies kohdassa kuusi oli tarkoitus äänestää ei ja kohdassa kaksikymmentäneljä oli

puhemies kohdassa kaksikymmentäneljä tarkoitukseni oli äänestää

rouva puhemies kohdassa kaksikymmentäkuusi oli tarkoitus äänestää ei

puhemies kohdassa kaksi äänestyksessä kaksi oli tarkoitus äänestää jaa merkitään